Arvoisa puhemies, matkailu on nimenomaan yksi niistä aloista, joka on hyvin nopeasti muuttunut internetin ansiosta, ja yhä suurempi osa muun muassa juuri lentolipuista varataan nyt suoraan internetin kautta. Kuluttajien kannalta se on tarkoittanut merkittävää parannusta aikaisempiin aikoihin. Juuri nämä monet syntyneet uudet palvelut, joissa pystytään vertailemaan lentolippujen hintoja, ovat hyödyttäneet sekä kuluttajia että ilman muuta myös lentoyhtiöitä, koska kuluttajat ovat voineet verrata muun muassa hintoja, nopeutta ja erilaisia reittivaihtoehtoja ja myös lentoyhtiöt ovat pystyneet täyttämään paikkansa tehokkaammin ja löytäneet ehkä sellaisia asiakkaita, jotka muuten eivät olisi tuota yhtiötä valinneet.